Arvoisa puhemies, emme voi hyväksyä Pohjois Korean poliittista uhkapeliä, mutta emme myöskään sitä, miten se sortaa omia kansalaisiaan vankileireillä. Viime viikolla julkaistiin arvio, että tilanne vankileireillä on pahentunut entisestään. Siellä ilmenee systemaattisia ihmisoikeusrikkomuksia, kuten kidutusta, raiskauksia, teloituksia ja nälkiinnyttämistä.

YKn ihmisoikeuskomissaari on sanonut, että maan ihmisoikeustilanne on yksi maailman huonoimmista mutta samalla sen raportointi ja ymmärtäminen ovat heikoimmasta päästä.